Arvoisa puhemies, kannatan täydestä sydämestäni lapsiavioliittojen lopettamista.

Se on vaikuttava keino edistää pitkällä aikavälillä kehitysmaiden kehitystä ja padota pakolaistulvaa kestävästi. Tyttöjen koulutus on niitä harvoja tekijöitä, jotka on tutkimuksissa havaittu yli sukupolvien vaikuttavaksi investoinniksi köyhyyden vastaisessa taistelussa.